Arvoisa puhemies, Euroopan unionin perustajaisää Robert Schumania on usein siteerattu, kun hän sanoi, että Euroopan unioni kehittyy kriisien kautta. Tällä hetkellä Euroopan naapurustossa palaa ja talouskriisi ei ota lientyäkseen.

Lady Ashton, te sanoitte aivan oikein, että kaikki isot haasteet vaativat yhteistyötä, ja te sanoitte oikein myös, että Euroopan unionin ulkopolitiikan vahvuus riippuu myös jäsenvaltioista, ei lady Ashtonista tai neuvostosta, vaan jäsenvaltioista ja Euroopan parlamentista.